Arvoisa puhemies, Kosovon ja Serbian lähentyminen on ollut yksi korkea edustaja Ashtonin suurimmista saavutuksista, onnittelut siitä. Vaikka meillä on nyt muodollinen normalisoitumissopimus, on meidän pidettävä huolta, että se pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että avoimeksi jääneistä kysymyksistä keskustellaan edelleen.

EULEX on epäonnistunut korruption kitkemisessä Kosovosta ja etenkin suuren profiilin tapausten selvittämisessä. Jäsenvaltioiden on oltava yhä valmiita luovuttamaan resurssejaan EULEXille. Missio voisi olla siviilikriisihallinnan lippulaiva, onhan toimeenpanovaltaisia missioita hyvin vähän maailman historiassa. Nyt EULEXilla on aivan liian suuri kasauma tuomitsemattomia tapauksia ja henkilökuntaresurssit huononevat jatkuvasti.